Mutta myös parlamentilla täytyy olla oikeus saada tietoa, muuten me emme voi valvoa, emme voi vaikuttaa asioihin. On hyvä, että parlamentti ja neuvosto ovat päässeet vihdoinkin sopuun tästä keskinäisestä asiakirjajulkisuudesta. Valittaen on tietysti todettava, että ei tässä eteenpäinmenoa juuri ole, vaan kirjataan nykyiset käytännöt. On valitettavaa, kuten täällä jo edellä todettiin, että tämä sopimus ei kata ulko ja turvallisuuspolitiikan asioita. Ei voi tänä päivänä enää olla niin, että ulko ja turvallisuuspolitiikka olisi jonkun tietyn eliitin yksinoikeus eikä edes parlamentin jäsenille, valiokunnan jäsenille, anneta tietoja päätöksenteon edellytykseksi. Eteenpäin täytyy kuitenkin katsoa, ja toivottavasti seuraava sopimus on kaikkien instituutioiden yhteinen, niin että parlamentilla, neuvostolla ja komissiolla on samat säännöt asiakirjajulkisuudesta.